hyvät edustajat tässä salissa on edelleen hieman haasteita meillä kuulla toisiamme ja jotta huomioimme keskustelun ja toiset kuulijat läsnäolijat täällä ja myös kotona tätä television tai netin kautta seuraavat kansalaiset niin pyritään välttämään tarpeetonta keskustelua tässä salissa lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

ensiksi haluan lämpimästi kiittää niitä kaikkia kansanedustajia ketkä ovat olleet pohjoismaisessa työssä mukana vielä lisäksi niitä kansanedustajia mitkä ovat tämän salin ulkopuolella eli uusiutumista tuli meidän neuvostoon aika aika paljon ruotsin puheenjohtajuuden aikana oli useita teemoja teemoja ja pohjoismaiden neuvostossahan on perinteisesti näin ollut ettei ole hirveästi puhuttu ulko ja turvallisuuspolitiikasta mutta vuoden kaksituhattaneljätoista aikana tämä keskustelu tiivistyi hyvin voimallisesti eli

jatkuvasti tällaista kovaa kohinaa ja supattelua ja keskustelua pyydän siirtymään salin ulkopuolelle juttelemaan että että voidaan kuulla mitä puhuja sanoo
arvoisa rouva puhemies ukrainan kriisi toi siihen oman mausteensa ja yhteistyö ja keskustelu tiivistyi entisestään huhtikuun teemaistunnossa lausuttiin ja siinä tuomittiin krimin liittäminen venäjään ukrainan perustuslain vastaisena tämä oli pnn osalta hyvin voimakas esiintulo ja myös tätä linjaa jatkettiin ratkaisuna nähdään tässä parlamentaarisessa yhteistyössä demokratian kehityksen edistämiseksi vuoropuhelu venäläispoliitikkojen suuntaan ja kanssa ja se että siellä jatketaan tehtäviä lisämahdollisuuksien ratkaisujen löytämiseksi eli on pyöreän pöydän neuvottelut ja pn halusi pohjoismaat yhdessä jatkaa keskusteluja ja yhteistyösuhteita venäjän suuntaan meillä oli tähän teemaan liittyen myös sitten nuorten poliitikkojen foorumi ja asioita käsiteltiin myös siinä tämän pohjalla pohjoismaiden neuvostossa tehtiin kaksituhattakahdeksan stoltenbergin raportti ja sen raportin pohjalta on on aika paljon jo tätä yhteistyötä tiivistetty kun sitä käsiteltiin tukholman istunnossa muistaakseni niin toivottiin että raportti tulisi oikeastaan uudistaa ja tehdä uudet askeleet uudet askelmerkit pohjoismaiselle puolustus ja turvallisuusyhteistyölle tämä oli aika iso keskustelu meillä toinen mikä pnssä oli vuoden aikana oli tämä uudistustyö pnää ehkä on pidetty tämmöisenä keskustelu ja diskuteerauskerhona mutta se ei sitä ole omasta mielestäni ja sitä toimintaa haluttiin tiivistää koska nytkin kun on tehty esityksiä ja aloitteita on mennyt useita vuosia kun niitä on pyöritelty ja sen jälkeen ne on saatu vasta ministerineuvostoon tällä uudistustyöllä tavoiteltiin ja tehostamista sekä sitä että voidaan saada lisää politiikkaa neuvoston työhön ja nopeuttaa näitä käsittelyaikoja tarkoitus olisi myös ankkuroida pohjoismaiden neuvoston yhteistyön päätökset meidän eduskunnan suomenkin eduskunnan valiokuntakäsittelyyn ja myös käsittelyyn tässä salissa tämä uudistustyö on kesken ja toivon että käymme siinä tämmöisiä keskusteluja kuten viime joulukuussa kävimme täällä muun muassa tästä eu asiasta avointa laajaa keskustelua mutta niin että myös kaikki edustajat mitkä omissa valiokunnissa täällä eduskunnassa olemme kävisimme niissä siihen liittyviä asiakokonaisuuksia toinen raportti mikä viime vuonna julkaistiin oli bo könbergin raportti terveysalalta eli terveysalan pohjoismaista yhteistyötä pohtiva raportti näen sen kanssa niin kun puhutaan nyt sote uudistuksesta meidän rakenneuudistuksista että tämän raportin pohjalta voidaan ja tulee myös katsoa näitä asioita pohjoismaalaisittain rajaesteet ovat aina pohjoismaisessa toiminnassa olleet yksi vahva keskustelunaihe ja asetettiin viime vuonna että kukin maa ratkaisisi kolmesta viiteen rajaestettä suomi ei ihan päässyt tavoitteeseen me saimme poistettua kahdesta kolmeen ehkä näitä rajaesteitä mutta se on oikeastaan meidän lainsäädännön ja poliitikkojen tehtävä mutta pohjoismaisessa ylimenevässä yhteistyössä voidaan näihin tarkemmin paneutua eu yhteistyö oli yksi asia eli proaktiivisempi ote komission suuntaan eli nähtäisiin yhtenä perheenä komission suuntaan esimerkiksi ympäristö ja metsäpolitiikassa ja tätä tultiin myös edistämään valtuuskunnan jäsenten osalta kaikki valtuuskunnan jäsenet olivat hyvin aktiivisia eri puolueista itse olin keskiryhmän puheenjohtaja ja otan ehkä muutaman noston tähän asiaan meidän aktiivinen puheenjohtaja valtuuskunnan puheenjohtaja simo rundgren oli meidän puheenjohtajiston mukana ja saimme useita aloitteita esityksiä sinne tehtyä esimerkkinä vaikka satu haapasen aloite laatumerkinnöistä meillä oli hyviä aloitteita smart gridistä eli energiasta energiaraportoinnista ehkä näillä sanoilla tämä on hyvä raportti lukekaa ja uudet kansanedustajat toivotan teidät lämpimästi tähän pohjoismaiseen yhteistyöperheeseen suomella on puheenjohtajuus vuonna kaksituhattakuusitoista ministerineuvostossa ja kaksituhattaseitsemäntoista neuvoston puheenjohtajuus ja tulee vielä mainita että nuorisotyökin on aktiivista ja meillä on tällä hetkellä eduskunta avustaja sara huhtanen nuorten varapuheenjohtajana toivon että pistämme myös itsemme likoon tässä pohjoismaisessa yhteistyössä

arvoisa rouva puhemies pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomus ottaa kantaa hyviin asioihin ja muun muassa valtuuskunta sosiaali ja terveysalalta on kiinnittänyt huomiota muun muassa antibioottiresistenssiin mikä on ongelma ei ainoastaan pohjoismaissa ja suomessa vaan maailmanlaajuisesti mielestäni on hyvä että tämänkaltaisia asioita käsitellään yhteistyössä ja yritetään etsiä niihin myös mahdollisimman hyvää ratkaisua täällä mainitaan myös ebola ja se yhteinen asia josta kannamme huolta toki muitakin kansanterveydellisesti vaarallisia sairauksia on olemassa itämeren asia on myös kiitettävästi nostettu täällä esille itämeri on helsingin helmi mutta itämeri on myös koko pohjoismaiden ja euroopan helmi ja itämeren huono ekologinen tilanne on huolestuttava kolmantena asiana ilmasto ja energiayhteistyö on hienoa että täällä mainitaan pohjoismainen älysähköverkosto mittaroi analysoi ja säästä on yksi hyvä tavoite myös pohjoismaissa saavuttaa eun ilmasto ja energiatehokkuustavoitteet

arvoisa rouva puhemies pohjoismaiden neuvoston yksi vuoden kaksituhattaneljätoista pääteemoista oli ulko turvallisuus ja puolustuspoliittinen yhteistyö pohjoismaissa tässä toimintakertomuksessa todetaan niin kuin meidän eduskuntakeskusteluissa on lukuisat kerrat todettu että pohjoismainen yhteistyö tiivistyy nopeaan tahtiin puolustus ja turvallisuuspolitiikassa tässä työssä erittäin aktiivinen on ollut nykyinen vierustoverini entinen puolustusministeri carl haglund joka on nostanut esille muun muassa niitä tarpeita että tässä yhteistyössä pitäisi purkaa esteitä aidolta yhteistyöltä puolustuspolitiikassa nehän nousivat esille ennen muuta vedenalaisen toiminnan tapahtumissa niin ruotsissa kuin suomessa ja toisaalta myös itämerellä muissa poikkeavissa tilanteissa tässä työssä kyllä kannustan nyt uutta puolustusministeriä puolustusministeri jussi niinistöä olemaan aktiivinen että avun vastaanottaminen ja avun antaminen tämäntyyppisissä tilanteissa olisi mahdollista on itse asiassa vähän erikoista että me olemme allekirjoittaneet lissabonin sopimuksen missä tämäntyyppisiä toimia kyllä tuodaan esille avunannosta mutta meidän oma lainsäädäntömme ei anna mahdollisuuksia vastaanottaa ja ja antaa apua toiselle maalle pohjoismaiden neuvosto hyväksyi myös lausunnon jossa tuomittiin krimin liittäminen venäjään ukrainan perustuslain vastaisena ja yhdyttiin pohjoismaiden baltian maiden ja visegrad ryhmän ulkoministereiden julkilausumaan ukrainan tilanteesta ulkoministerit tuomitsivat omassa julkilausumassaan venäjän kansainvälisen

arvoisa puhemies fru talman olen vähän huolissani ja tämä huoleni liittyy siihen että kun uusi hallitus reilu viikko sitten smolnassa suorassa lähetyksessä piti tiedotustilaisuuden ja tiedotti hallituksen ohjelmasta ja ministerivalinnoista niin eräs paikalla oleva toimittaja kysyi kuka on pohjoismainen yhteistyöministeri suorassa lähetyksessä kävi ilmi että semmoinen oli unohdettu valita tai nimetä tähän hallitukseen

onko näin hyvä kysymys koska olen ahkera edustaja ja kiinnostunut pohjoismaiden neuvoston toiminnasta ja sinne myös pyrkinyt uudelleen niin olen selvittänyt sitten tätä asiaa onko hallituksesta nyt löytynyt tämmöinen pohjoismainen yhteistyöministeri

merkittävä strateginen valinta suomen hallitukselta jos pohjoismaiset asiat eivät ole keskeisesti hallituksen agendalla kolmestakin syystä hyvät edustajakollegat ensinnäkin tavallisten kansalaisten yrittäjien viranomaisten kansalaisyhteiskunnan kannalta juuri pohjoismaat ovat se tärkeä viitekehysyhteisö johon me haluamme kuulua ja joka tavallisille kansalaisille yrittäjille on erittäin tärkeä tehdään kauppaa matkustetaan opiskellaan perustetaan perheitä tämä rajaestetyö jota me olemme määrätietoisesti tehneet viimeiset vuodet on erittäin tärkeätä ja toivon että uusi hallitus ottaisi nyt ryhdikkäämmän asenteen tähän toinen syy miksi tämä on merkittävä strateginen valinta on se ulko ja turvallisuuspoliittinen tilanne joka lähialueillamme tällä hetkellä on tämä pohjoismainen yhteistyö venäjän ukrainan demokratiakehityksen kannalta on aivan olennaista me emme voi olla siitä pois kolmas syy minkä takia tässä täytyy nyt tehdä hallituksen puolella ryhtiliike on se kuten edustaja pirttilahti sanoi että suomi on jo ensi vuonna reilun puolen vuoden kuluttua pohjoismaiden neuvoston ministerineuvoston puheenjohtajamaa ja kyllähän meillä täytyy olla joku ajatus ja agenda miten me tämän momentumin

esittämään huoleen miten voi olla mahdollista että me emme edes tiedä kuka on pohjoismainen yhteistyöministeri saatikka että joku ministereistä ei edes tiedä olevansa se kuten täällä todettiin me olemme ensi vuonna ministerineuvoston puheenjohtajamaa mikä on suuri mahdollisuus suomelle tuoda omia strategioitansa omia linjauksiansa ja omia painotuksiansa pohjoismaiseen yhteistyöhön toivottavasti tämä ei kerro hallituksen asenteesta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan joka on oikeasti suomelle tärkeä kansainvälinen arvoyhteisö jossa vaikuttaa toivottavasti hallitus tekee asiassa ryhtiliikkeen olennaista tässä toimintakertomuksessa on mielestäni kuten edustaja pirttilahti puheenvuorossaan hyvin totesi tämä neuvoston työn kehittäminen siitä pitää tulla konkreettisempaa ja siitä pitää tulla vaikuttavampaa ja sinne pitää myös rohkeammin tuoda poliittista keskustelua mukaan jotain mitä minä toivon että tuleva uusi valtuuskunta nyt vahvasti seuraavalla kaudella ajaa kuten me edellisellä kaudella teimme mutta vaikea on tämän valtuuskunnan asioita ajaa jos hallituksemme antaa tällaisen viestin pohjoismaisen yhteistyön arvostuksesta

arvoisa rouva puhemies kuten kertomuksen sivulta neljätoista käy ilmi teemaistunnossa käsiteltiin ylimääräisenä asiana ukrainan tilannetta ja päätettiin tukea ukrainan demokratiakehitystä tämä on todella tärkeä aihe ukraina hukkasi kaksikymmentä vuotta ylikin itsenäistymisensä jälkeen jolloin siellä olisi pitänyt demokratiaa kehittää vahvistaa kansalaisten luottamusta omaan yhteiskuntaansa luoda talouden pohjaa menestyvälle maalle siellä vallanpitäjät ja oligarkit keskittyivät lähinnä ryöstämään maan rikkauksia oli ukraina tehnyt oman yhteiskuntansa vahvistamisessa mitä virheitä tahansa on aivan selvää että venäjän toimintaa ukrainassa ei voida hyväksyä krimin ryöväämistä ja sotimista itä ukrainassa on hienoa että pohjoismaiden neuvosto on tuominnut venäjän toiminnan kauppapakotteita joihin euroopan unioni on ryhtynyt arvostellaan ja sanotaan että ne ovat huonoa politiikkaa koska ne vaikuttavat kielteisesti meihin itseemmekin ja koska ne eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä saa aikaiseksi venäjän politiikassa sellaisia muutoksia joihin pyritään

mutta vielä huonompaa politiikkaa olisi se että euroopan unioni yleensäkin läntinen maailma katsoisi muualle kun venäjä harjoittaa aggressiivista toimintaa pientä naapurimaataan tai ei itse asiassa niin pientäkään kohtaan hyökkää sinne valtaa sitä on erittäin tärkeätä että venäjä tietää että sen aggressioista

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz täällä kertoi mikä mikä on huonoa politiikkaa ja mikä on hyvää politiikkaa minusta huonoa politiikkaa on sellainen politiikka jota ei tehdä ollenkaan ja nythän me olemme tilanteessa viittaan puheenvuoroon jonka juuri käytin että hallitus ei ole ollenkaan tekemässä pohjoismaista politiikkaa nyt huomasin ilokseni että valtioneuvoston jäsen berner on täällä salissa nyt meillä olisi loistava tilaisuus saada jonkunnäköistä selvyyttä tähän asiaan onko valtioneuvostolla pohjoismainen yhteistyöministeri onko valtioneuvostolla pohjoismaiset asiat jollain muullakin politiikan saralla kuin puolustusyhteistyössä mainittu hallitusohjelmassa se loistaa muuten poissaolollaan ja toivoisin että tämä on ainoa asia esityslistalla niin olisi kohtuullista että joku valtioneuvoston parista kertoisi mikä linja nyt tässä asiassa

on
arvoisa rouva puhemies kuten nyt kuultiin niin meillähän on todellakin nimettynä nyt ministeri pohjoismaiseen yhteistyöhön ja varmasti on on ollut aikaisemminkin minä olen itse ollut pohjoismaiden neuvostossa ja on sanottava että aikaisemmin se että ministeri on on ollut nimettynä pohjoismaitten neuvostoon ei ole millään tavalla siinä toiminnassa näkynyt nyt olisi syytä ryhtyä puhumaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ryhtyä puhumaan niistä asioista missä pitää rajaesteitä poistaa ja siitä tärkeydestä minkä pohjoismaitten neuvostossa oleminen tuo niille edustajille joita siellä on heidän tehtävänsä on tuoda asioita tänne ja ajaa asioita niin että saadaan kansallisia päätöksiä tehtyä mitä tulee siihen onko nimetty joku vai eikö ole nimetty joku niin aikaisemmin on selkeästi ollut jo aikaa sitten nimetty missä ne teot ovat siellä on edelleenkin pullopanttiasia kaksoisverotus sosiaaliturvan joustava siirtyminen ei ole tapahtunut

kyllä aikaisempina vuosina pohjoismainen yhteistyö ministeriöiden välisellä tasolla mutta myöskin pohjoismaiden vastuuministerien tasolla on ollut hyvin merkittävää esimerkiksi ihmiskaupan vastaisessa työssä syrjinnän vastaisessa työssä nytkin toivottavasti tämä hallitus sitten valmistelee meidän

myöskin täällä merkittäviä aloitteita joissa voisimme edetä mielestäni on hyvin huolestuttavaa että että hallituksessa ei ole löytynyt tämän enempää kiinnostusta tämän tämän asian keskusteluun siinä mielessä yhdyn kyllä edustaja maarit feldt rannan huolenaiheeseen ja olen iloinen että ministeri berner on täällä joka on melkein ainakin pohjoismainen ministeri

arvoisa puhemies niin kuin edustaja feldt ranta sanoi pohjoismainen yhteistyö on meille tosi tärkeätä arvoyhteistyötä ja se on arvoyhteisö ja se on kyllä vaikuttanut suuresti suomen yhteiskunnan kehitykseen ja meille tärkeätä viitekehystä maailmalla toimiessa olen itsekin ollut mukana pohjoismaiden neuvoston toiminnassa ja voinut huomata kuinka merkittävää se on toistemme ymmärtämisen ja myös sitten yhdessä toimimisen kannalta tiedossa on että tämä virallinen totuus on hiukan parempi kuin käytäntö me ajattelemme että kaikki esteet yhteistyöstä ovat jo poistuneet mutta näinhän ei käytännössä ole meillä on näitä ongelmakohtia ja se vaatii sekä kansanedustajilta että hallitukselta yhteistä työtä puolustuspuolella yhteistyö on mennyt eteenpäin hyvä niin mutta sitten meillä on taloudessa aika paljon käyttämätöntä mahdollisuutta ajattelen nyt erityisesti sitä että pohjoismaat voisivat olla paljon tiiviimpi talousalue josta yritykset voisivat ponnistaa sitten eurooppaan ja maailmalle sitten meillä on tiedossa nämä

niistä pitäisi olla konkreettisia aloitteita jotka helpottaisivat ihmisten aitoa kanssakäymistä ja sitten meillä on verotuksessa eräitä ongelmia aika paljon tuli terveisiä

verotusongelmista jotka ovat todellisia ja epäoikeudenmukaiseksi

puhemies olen ollut pohjoismaiden neuvoston toiminnassa ensimmäisen kerran mukana vuonna ja myöskin ministerinä pitänyt aina kunnia asiana osallistua pohjoismaiden neuvoston kokouksiin ja ministeritapaamisiin koska pidän tätä asiaa todella tärkeänä ja asiana jonka merkitys on itse asiassa kasvanut minä olen iloinen että olen voinut olla myös panemassa liikkeelle ja kehittämässä tätä ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja myös puolustukseen ulottuvaa yhteistyötä ja näen että se tulee muodostumaan hyvin tärkeäksi se on jo sitä tänä päivänä ja muodostuu vielä tärkeämmäksi mutta olen huolissani siitä jos hallitus ja hallitusohjelma eivät anna selvää viestiä siitä että tätä halutaan jatkaa pohjoismainen yhteistyö näillä aloilla ei ole vain varautumista vaan se on myöskin aktiivista vaikuttamista pohjoismailla on ainutlaatuinen asema kansainvälisessä yhteisössä vaikuttaa kehitykseen ja jos esimerkiksi otetaan kirjaimellisesti hallitusohjelman linjaukset kriisinhallinnasta se merkitsee sitä että suomi olisi vetäytymässä keskeisestä vaikuttamiskanavasta kansainvälisessä yhteistyössä ja tulisi tässä suhteessa poikkeamaan muista pohjoismaista

fru talman rouva puhemies haluan ensiksi myös osaltani kiittää edustaja feldt rantaa itse asiassa veit sanat suustani koska täysin sama viesti on minullakin koska minäkin tein tätä samaa selvitystyötä kuin sinäkin ja sama käsitys syntyi että hallituksella ei ei ole vankkaa käsitystä siitä mikä ministeri vastaa pohjoismaisesta yhteistyöstä tuli ensiksi se viesti että se olisi ministeri berner nähtävästi näin ei ole ja sitten kerrottiin että se on ministeri toivakka on on erittäin huolestuttavaa jos tosiaan ministeri toivakka ei itse tiedä että että on vastuussa näistä asioista näistä asioista niin kuin tässä on monen suulla jo todettu on selkeästi niin että nämä asiat ovat aina olleet suomelle tärkeitä ja tulevat sitä olemaan myös tulevaisuudessa jos verrataan tätä viime hallitusohjelmaan ne vertaavat jotka ovat vaivautuneet sen lukemaan siis tarkoitan sitä joka kirjoitettiin vuonna kaksituhattayksitoista niin siinä koko ohjelman läpi käydään läpi pohjoismaisia arvoja ja yhteisiä tavoitteita ja niin kuin tässä muun muassa entinen ministeri tuomioja arvostettu kollegani kävi läpi ollaan saatu tuloksia ja edustaja heinonen puhui niistä nyt on selvää että tällä hallituksella ei ole mitään ambitioita yksi kaunis korulause koko ohjelmassa ja se jää suunnilleen siihen että tämä on kyllä aika aliarvoinen suoritus hallitukselta tähän mennessä ministeriaitio on tyhjä hallitus ei tiedä kuka vastaa näistä asioista ei tässä nyt voi muuta kuin moittia ikävä kyllä mutta toivotaan että parannusta tulee koska nämä ovat tärkeitä asioita

edustaja haglund kiinnitti huomiota myös niin kuin edellisetkin puhujat tähän yhteiseen arvoyhteisöön ja meidän pohjoismaiseen viitekehykseen ja siihen minkä painon hallitus tälle antaa täytyy yhtyä tähän hänen huoleensa siitä miten tämä hallitusohjelma jonka ulko ja turvallisuuspoliittinen osa sinällänsä on erinomainen pohjoismaista yhteistyötä ja arvoyhteisöä vie eteenpäin otan vain kaksi esimerkkiä toinen liittyy tähän jättimäiseen muutokseen meidän kehitysyhteistyöpolitiikassamme sillähän on väistämättä myös ulkopoliittisia seurauksia me olemme olleet osa pohjoismaista yhteisöä myös meidän ulkopolitiikassamme näin raju leikkaus jota nyt tullaan esittämään kolmasosa kehitysyhteistyövaroista otetaan pois tarkoittaa sitä että meitä maailmalla katsotaan ihan eri tavalla kuin muita pohjoismaisia kumppaneita katsotaan me olemme saaneet paljon krediittiä siitä että on kuviteltu että me olemme hiukan parempia myös kehitysyhteistyössä ja suhteessa kolmanteen maailmaan kuin me olemmekaan tämän pohjoismaisen viitekehyksen takia ja toinen koskee tätä kriisinhallintaa jos suomi vetäytyy aktiivisesti pois maailmalta näin rajusti kuin mitä nyt esitetään niin voi olla että meitä ei enää pidetä samalla tavalla pohjoismaisen yhteisön jäsenenä kuin tähän saakka on pidetty sekin vaatisi hallitukselta jonkunlaista selontekoa eduskunnalle

rouva puhemies tässä on hallitus aloittamassa taivaltaan taitaa olla kuudes päivä meneillään ja voi olla että tässä suhteessa on pieniä teknisiä ongelmia pieniä teknisiä ongelmia ja juoksua pitää parantaa kiinnitän huomiota kuitenkin siihen että ulkoministeri soini jo kävi ruotsissa ja pääministeri sipilä ymmärtääkseni vierailee tiistaina tai maanantaina ruotsissa niin että kanssakäyminen uudella hallituksella ruotsin kanssa ja varmaan muiden pohjoismaiden kanssa tulee olemaan varmaan vilkasta ja tässä suhteessa tässä suhteessa jos jos jotain muutoksia tapahtuu ne tapahtuvat parempaan suuntaan

keskustelu ja asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen